päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja viitanen
arvoisa herra puhemies olen tässä jo koko viime vuoden ajan ollut huolissani eläkkeensaajien tasapuolisesta kohtelusta palkansaajaan nähden ja olemme myös vaatineet että veronkevennysten on yhtä paljon kohdistuttava eläkkeensaajiin kuin siksi uutinen siitä että hallitus on muuttanut linjaansa tässä uudessa budjetissaan oli tietenkin hyvin iloinen uutinen mutta puhemies jonkin verran hämmästystä herätti tietenkin se että kun saimme tutustua viime aikoina eduskunnan tietopalvelun tekemiin laskelmiin niistä kävi ilmi että nimenomaan pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima se mitä jää lompakkoon pienenisi ensi vuonna käteen ei jäisi enemmän vaan käteen jäisi vähemmän tässä herää kysymys ja tämä on vähän hämmentävä tilanne mitä nyt ylipäätään verotuksessa on tällä hetkellä tapahtumassa nyt ministeri orpo

niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta
arvoisa herra puhemies kyllä tässä nyt väkisinkin vielä jäi epäselväksi mitä eläkkeensaajien ostovoimalle on tapahtumassa me tulemme todella tarkkaan seuraamaan tilannetta mutta kaiken kaikkiaan haluan palauttaa nyt mieliin tämän hyvin tärkeän periaatteen että eläkkeensaajia ja työssä olevia tulee kohdella yhdenvertaisesti oli sitten eläkkeellä tai töissä niin on reilua että tuloja kohdellaan verotuksessa samalla tavalla ja tälle vuodelle tehty veroero hallitukselta

ministeri stubb silloinen ministeri stubb ei halunnut sitoutua tähän tasa arvoiseen verokohteluun siitä huolimatta että hän ennen vaaleja näin lupasi nyt minä kysyn teiltä ministeri orpo haluatteko te sitoutua

puhemies ministeri orpo puhui kauniisti ostovoimasta ja pienituloisista pienituloista palkansaajaa ei kuitenkaan lämmitä se että prosentuaalisesti hallituksen verolinja kohtelee kaikkia tasaisesti euroilla sitä ruokaa ostetaan ja vuokrat maksetaan miksi hallitus ei kohdenna veronalennuksia pienituloisten hyväksi se tukisi tutkitusti työllisyyttä ja talouskasvua ja kaventaisi tuloeroja

arvoisa puhemies todella hallitus lupasi tuloveron kevennyksiä mikäli tämä kilpailukykysopimus hyväksytään pienituloisille kikyn palkanalennusten kompensointi onkin todella tarpeen ja on tässä tosi hienoa kuulla että hallitus on nyt tarttunut toimeen ja todella tekee näitä näitä tuloveron alennuksia kohdistetusti nimenomaan sinne pienituloisiin ja eläkeläisiin todellakin nyt toivoisin jotain konkreettista tämä on uusi esitys aikaisemmin on näyttänyt vähän toisenlaiselta niin kuin ministeri itsekin sanoitte alun perin nämä tuloveron kevennykset olisivat kohdistuneet nimenomaan suurituloisiin minkälaisia konkreettisia toimia te olette tehneet jotta nyt ne tuloveron kevennykset hyödyttävät kaikista eniten nimenomaan pienituloisia ja keskituloisia ihmisiä
ministeri orpo keskustelu eläkeläisten verokohtelusta laajeni kaikkea verotusta koskevaksi sallitaan se tällä kertaa näin

arvoisa herra puhemies tässä nyt kaikki ne toimet mitä budjettiriihessä päätettiin lisäksi ne toimet mitä kehysriihen jälkeen päätettiin yrittäjyys ja ja työllisyyspaketin osalta ehkä voisin vielä palata tähän verotuskysymykseen kun hämmennystä selvästi aiheuttaa tämä tämä kohta tuossa kiky sopimuksessa siellähän siirrettiin työnantajilta työntekijöille kuluja osa näistä kuluista on verovähennyskelpoisia ja kun tämä verovähennyskelpoisuus aiheuttaa sen että se olisi pelkästään helpottanut enemmän suurituloisten verotusta niin sen takia hallitus on kohdentanut nämä omat toimensa pieni ja keskituloisille ja sitten erikseen tämän noin kolmekymmentä miljoonaa vielä niille palkansaajille

arvoisa puhemies haluaisin vielä että keskusteltaisiin myös siitä miten me käytämme verovähennyksiä sekä myöskin erilaisia sosiaalisia tukia ja muun muassa vuokratukia yhteiskunnassamme otan esimerkin vvo yhtymä on suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja vvon asuntokannan keskivuokra nousi viime vuonna yli neljä prosenttia näin isot korotukset heikentävät myös pienituloisten ostovoimaa tilinpäätöksen mukaan vvon liikevaihto oli viime vuonna miljoonaa tulos verojen jälkeen liki satakahdeksankymmentä miljoonaa ja osinkojakin jaettiin ruhtinaallisesti huima tulos asettaa vuokrankorotukset kyseenalaiseen valoon markkinajohtajana vvo määrittää yleistä vuokratasoa joten vetoaminen yleisen vuokratason nousuun ei vakuuta suuri osa voitoista tulee asumistuen kautta veronmaksajien kukkaroista kysyn miten vastaamme tähän asiaan ja haasteeseen hallituksena ja eduskuntana
arvoisat arvoisat edustajat pyydän kiinnittämään huomiota siihen että kyselytunnin idea ja ajatus on se että siinä fokuksessa mistä kysymys tehdään pysytään myös jatkokysymyksissä ja ministereiden vastauksissa pelkästään se että se sana

joka on alkuperäisessä kysymyksessä löytyy jatkokysymyksestä ei oikein kunnolla riitä mutta jos nyt kuitenkin tällä kertaa joku ministereistä haluaa vastata tähän kysymykseen niin toki sallin vastauksen ministeri tiilikainen
arvoisa arvoisa herra puhemies lyhyesti tuetussa vuokra asuntotuotannossa tarkoitus on tietysti että siellä voidaan asua järjellisillä ja kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokrien korotus perustuisi omakustannusperiaatteeseen näin siis tuetuissa asunnoissa

rakentamisen ja asumisen kehittämiskeskus ara on se valvova viranomainen joka katsoo että näinkö menetellään ja vvo on todellakin hankkiutunut eroon pitkälti näistä yleishyödyllisistä tuetuista kohteista ja siirtynyt enempi kovanrahan rakentajien puolelle
ministeri orpo vielä
arvoisa puhemies totean vielä sen että hallitusohjelman mukaisesti valtiovarainministeriössä selvitetään säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen verokohtelua ja

puhemies kysymykseni koskee tämän kysymyksen alkuperäistä aihetta eli tämän hallituksen veropolitiikkaa silloin kun yhteiskunnassa rahat ovat tiukilla ja niistä on vähän oikeastaan kenellekään jaettavaa meidän päättäjien on erityisen tärkeää kohdistaa kaikki pelivara mitä on käytettävissä sinne missä eniten tarvetta on se on myös kaikkein järkevintä talouspolitiikkaa koska pieni ja keskituloisille kohdennetut kevennykset menevät varmimmin kiertoon ja silloin saamme useimmin euron kiertämään täällä yhteiskunnassa valtiovarainministeri mainitsi että kiky sopimuksen yhteydessä oli tehty veroratkaisu eihän siinä mitään veroratkaisua tehty veroratkaisu on hallituksen vastuulla ja kun te koko kesän olette puhunut että että tästä ratkaisusta tehdään sellainen joka tukee pieni ja keskituloisia niin nyt kun minulla on teidän tuore esityksenne tästä tuloverolaista ja katson näitä taulukoita niin tässähän esimerkiksi eläkkeensaajan osalta käy niin että tavallinen eläkkeensaaja saa alle kympin kuussa enemmän käteen ja isotuloiset saavat jopa viisisataa euroa miksi vaikeina aikoina kun velkaantuminen kasvaa teillä on varaa kaikkein hyvätuloisimpien veronkevennyksiin

arvoisa puhemies joo tarkennan siis kiky sopimuksen yhteydessä tehty veroratkaisu ja ja siihen liittyvä ratkaisu olivat sen kaltaisia että siinä se yhteisvaikutus kun se sitten tarkkaan vmssä käytiin läpi ja laskettiin kohdistui suurempituloisille siksi hallitus teki tämän oman ratkaisunsa jolla me pääsimme tähän tasaiseen verokohteluun kaikille olen kanssanne siitä täysin samaa mieltä että nimenomaan pieni ja keskituloisten osalta ne lisäeurot

tämä oli siis se logiikka eli siinä kiky sopimuksen yhteydessä syntynyt ratkaisu oli sen kaltainen että se kohdistui sinne yläpäähän me tasoitimme sitä tällä ratkaisulla mielestäni työn verotuksen keventäminen ansiotulojen verotuksen keventäminen aina kun se on mahdollista on järkevää politiikkaa nimenomaan työstä ja ahkeruudesta tämän maan hyvinvointi kasvaa ja siksi pidän tätä ratkaisua järkevänä

veneveron veneveron käyttöönotosta päätettiin ja sen tuottoarvioksi on määritelty viisikymmentä miljoonaa euroa tällä hetkellä valtiovarainministeriö viimeistelee tätä veneverolakia se on haastavaa miten tämä määritellään mutta tällä hetkellä suunta näyttäisi olevan se että että nimenomaan tehon perusteella ja toisaalta pituuden perusteella veneitä verotettaisiin veron suuruus tulisi olemaan veneen tehosta ja koosta riippuen sadasta kolmeensataan euroon mutta kuten sanoin tätä valmistellaan parhaillaan ja lähiaikoina sitten palataan näihin yksityiskohtiin

arvoisa herra puhemies kyllä selvää on että tämä hallituksen verolinja aiheuttaa oikeutetusti huolta täällähän esimerkiksi tällä viikolla edustaja zyskowicz kyllä myönsi että hallituksen omat ratkaisut suuntautuvat lopulta tasaisesti mikä tarkoittaa sitä että suurituloiset saavat enemmän

arvoisa puhemies ensinnäkin työttömälle haluan sanoa sen että me teemme kaikkemme jotta hänellä on mahdollisuus työllistyä siksi työllisyys on nostettu hallituksen politiikan kärkeen ja budjettiriihessäkin tehtiin päätöksiä joilla joilla työllisyyttä pyritään parantamaan ja työttömän asemaa työnhakua helpottamaan mutta vielä tähän veropolitiikkaan siis jo viime vuonna tehtiin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron työtulovähennys joka kohdistetaan pieni ja keskituloisille työntekijöille ja joka on mielestäni erittäin solidaarinen se on myöskin järkevää että työtä kannattaa ottaa vastaan sen lisäksi myöskin maksupuolella varhaiskasvatusmaksujen korotus peruttiin mutta pidettiin voimassa se että kaikkein pienituloisimpien varhaiskasvatusmaksut laskevat tälläkin on iso iso vaikutus muun muassa työn vastaanottamiseen ja pienituloisten lapsiperheiden asemaan sitten tämä yleinen

kaikille ja sitten täytyy muistaa se että suomessa on edelleen maailman kovinta luokkaa oleva progressio silläkin on kuitenkin merkityksensä kun me mietimme kasvua ja työllisyyttä

erinomaista että vasta julkaistu budjetti kovaa työn linjaa vahvaa työn linjaa siinä on ytimessä se että työ kannattaa ja ja kaikki toimet tehdään sen eteen että on työtä on hienoa että kaikkien palkansaajien ansiotuloverotus laskee mutta kun tämä keskustelu on ollut kovin monipolvista niin olisi hyvä että vielä kerran valtiovarainministeri sanoisi kun tätä moni suomalainen kuulee että onhan niin että nämä veronalennukset koskevat myöskin eläkeläisiä kokoomuksen eduskuntaryhmälle on on ollut erittäin tärkeää että myöskin niitten ihmisten jotka ovat koko ikänsä työtä tehneet

puhemies kyllä minä mielelläni tämän toistan koko meidän hallituksen puolesta kyllä ne veronkevennykset jotka nyt on päätetty jotka ovat tämän päivän budjettiesityksessä koskevat myös eläkkeensaajia samalla tavalla eläkkeensaajaa kuin palkansaajaa se on hallitusohjelman kirjaus ja se on oikeudenmukaisuuskysymys ja siitä me olemme pitäneet nyt kiinni

euroa eläkettä saavalle näistä veronkevennyksistä olisi tulossa alle kymppi käteen kuussa valtiovarainministeri orpo kaksi kysymystä riittääkö tämä siihen että ostovoima kasvaa vai laskeeko se ja toistan kysymyksen kun rahasta on tiukkaa miksi teillä on varaa kaikkein hyvätuloisimpien suuriin veronkevennyksiin

itse asiassa tänään tehdyssä hallituksen päätöksessä on vielä tarkennettu eläkeläisten osalta nimenomaan sitä tulovaikutusta en tiedä onko se uusin versio toimitettu mutta mutta joka tapauksessa sitä sitä on vielä tarkennettu niin että se paransi suhteessa pieni ja keskituloisten asemaa käytännössä suhteellisen tasaisesti se se sinne etenee sen lisäksi tämä hallitus on jo kaksi kertaa korottanut takuueläkettä eli myöskin tässä on tultu kaikkein pienituloisimpia pienituloisimpia eläkeläisiä vastaan

arvoisa puhemies täällä on keskusteltu paljon palkansaajien verotuksesta mutta on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös yritysverotus pk yrittäjät luovat tähän maahan sen vaurauden millä tämä maa myös nousee talousahdingostaan siksi kysyisinkin siihen nyt on tullut yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisävero elinkeinoministeri olli rehn joka nyt valitettavasti ei tänään ole paikalla on puhunut siitä että voitaisiin jollain tavalla soveltaa myös viron yritysveromallia jota esimerkiksi suomen yrittäjät kannattaa kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä voisiko suomi jollain tavalla soveltaa viron yritysveromallia joka ainakin virossa on tuottanut työpaikkoja ja myös kassavirtaa lisää yrityksiä
arvoisa puhemies todellakin yritysveropuolella ensi vuoden alusta tulee yrittäjävähennys voimaan ja sen lisäksi erityisesti pk yrittäjien kannalta todella tärkeä maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtyminen niistä voi olla tyytyväinen sen lisäksi edellisviikolla asetettiin valtiovarainministeriön verotyöryhmä jonka tehtävänä on tammikuun loppuun mennessä arvioida yritysverotuksen kokonaisuudistamisen tarvetta siinä yhteydessä myöskin arvioidaan erilaisten investointivarausmallien muun muassa viron veromallin kaltaiset ratkaisut me haluamme tehdä nämä huolella huolellinen valmistelu johon on tilattu asiantuntijataustatyötä ja sen pohjalta tehdään harkitusti ratkaisut tavoitteena on että ratkaisuja voidaan tehdä puolivälitarkastelussa ensi keväänä

seuraava kysymys edustaja niinistö
arvoisa puhemies maailmantalous uudistuu kovaa vauhtia ja valtaosa kasvusta tulee tätä nykyä uusista puhtaista ympäristöratkaisuista ja palvelutalouden kasvusta naapurimaamme ruotsin vienti on kasvanut juuri palvelualoilla lähes puolella viimeisen viiden vuoden aikana ja se on ruotsin kasvun avain suomessa hallitus antaa edelleen erittäin paljon tehottomia yritystukia siihen että pysytään mieluummin vanhassa elinkeinorakenteessa kuin uudistetaan sitä valtion taloudellinen tutkimuskeskus on kritisoinut jo aiempia yritystukia kesäkuussa he arvioivat että raskaan teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ei ole parantanut raskaan teollisuuden kilpailukykyä ja valtio menettää vuosittain kaksisataa miljoonaa euroa verotuloja saamatta vastinetta ja samaan aikaan se on poistanut kannustimen ottaa käyttöön kotimaista uutta puhdasta energiatehokkuusteknologiaa nyt te olette lisäämässä tällaisia yritystukia sen sijaan että niitä vähennetään kun otatte uuden päästökaupan kompensaatiotuen käyttöön valtiovarainministeri orpo miksi reilun markkinatalouden ja edelläkävijämarkkinoiden luomisen sijaan te tuette vanhaa yritysrakennetta tehottomilla yritystuilla
ministereistä ilmeisesti ministeri mykkänen on lähinnä tämän kysymyksen ydintä eli ministeri

arvoisa puhemies mitä tulee tähän päästökauppakompensaatioon niin päästökaupan tarkoitushan ei ole nostaa teollisuuden sähkön hintaa vaan kannustaa tuottamaan energiaa hiilen ja öljyn ja kaasun sijaan puhtaalla vaihtoehdolla ja siihen mekanismiin tämä

joka on ehkä energiavallankumouksen kärkimaa

arvoisa puhemies ministeri mykkänen rajoitti vastauksensa vain tähän yhteen tukeen tosiasiassa raskas teollisuus saa yhteensä noin kuudensadan miljoonan euron edestä vuosittain erilaisia verotukia ja valtion talousasiantuntijat ovat pitäneet niitä tehottomina tukina jotka eivät paranna kilpailukykyä he ovat sanoneet tästä uudesta tuesta myös näin yritysten todellisiin tuotantopäätöksiin perustuvissa tutkimuksissa ei ole löytynyt tutkimusnäyttöä että hiilivuotoriskiä olisi edes olemassa siinä mielessä tämä ei ole millään tavalla perusteltua julkisten varojen käyttöä lisätä näitä tukia ne vain poistavat kannustimen ottaa käyttöön uutta energiateknologiaa ja kysymys on huomattavasti laajempi siis samana aikana kun hallitus leikkaa tämän kuudensadan miljoonan euron edestä ihmisten sosiaaliturvasta ja koulutuksesta tällä rahalla se tehottomasti pönkittää sitä että älkää vain vähentäkö omia ympäristöpäästöjänne älkää ottako suomalaista teknologiaa käyttöön eikö kannattaisi uskoa markkinatalouteen tehottoman valtion sotkeentumisen sijaan jossa valtio itse asiassa estää uusiutumista eikä edistä sitä ministeri orpo budjetista vastaavana ministerinä toivon

arvoisa puhemies kuten edustaja niinistö tietää suomessa on jo pitkään tehty energiapolitiikkaa jossa on kuitenkin ympäristön saastuttamista verotettu koko ajan enemmän ja enemmän ja tätä linjaa on myöskin hallitus jatkanut mutta mitä tulee teollisuuden tukemiseen minusta tässä kokonaisuudessa johon tekin viittaatte viisaasti kannattaa ottaa huomioon mikä meidän työllisyystilanne oikeasti tällä hetkellä on minä en ainakaan haluaisi ottaa myöskään sitä riskiä että me tällä hetkellä tekisimme ratkaisuja jotka nostaisivat meidän meidän teollisuutemme kustannuspohjaa niin paljon että se vaarantaisi niitä työpaikkoja jotka meillä on tällä hetkellä minä en haluaisi sitä riskiä ottaa mutta siellä taustalla on kuten tiedätte myöskin runsaasti ratkaisuja jotka ovat varmasti ilmaston ja ja ympäristön kannalta oikeasuuntaisia

puhemies samalla tavalla kuin ennen vaaleja kaikki puolueet totesivat että koulutuksesta ei pidä leikata enää sen jälkeen kuitenkin on leikattu valtavasti uuden hallituksen toimesta samalla tavalla ennen vaaleja kaikki totesivat että tehottomista yritystuista on voitava tinkiä kun rahasta on tiukkaa ottamatta nyt kantaa sitten vattin tutkimuksiin siitä kuinka tehottomia nämä hallituksen nyt esittämät keinot ovat joka tapauksessa kysyn arvoisalta pääministeriltä

pitäisikö meidän suunnata nämä vähät resurssit kuitenkin sellaisille aloille sellaiseen yritystoimintaan jolla on todella pitemmälläkin aikavälillä tulevaisuutta
pääministeri ilmeisesti haluaa vastata
arvoisa herra puhemies nämä kysymykset tietysti ovat ministeri rehnin alueella joka nyt ei ole täällä vastaamassa mutta hallitus on tehnyt valtavan määrän toimenpiteitä toimenpiteitä jotka tähtäävät puhtaan energian ja cleantechin eteenpäinmenemiseen meillä on tulossa ilmasto ja energiastrategia ja otamme siellä erittäin kovat tavoitteet ja haasteet me tiedämme tiedämme että suomalainen teollisuus nimenomaan tällä alueella voi antaa myöskin maailmalle ilmastonmuutokseen paljon meillä on paljon annettavaa maailmalle ja kun ilmasto ja energiastrategia aikanaan tulee eduskunnan käsittelyyn näette sen konkretian tason millä ehdotuksia tulemme tällä alueella tekemään

arvoisa puhemies se ei ole yllätys että vihreitä eivät kiinnosta suomalaiset työpaikat mutta jollakin tapaa se on pieni yllätys että ne eivät myöskään kiinnosta vasemmistoliittoa tässä nyt ei ei ollut sosialidemokraattien puhetta välissä mutta toivon että ainakin demareita kiinnostavat suomalaiset työpaikat tässä teollisuuden kompensaatiossa on kysymys siitä että suomalainen teollisuus säilyttää kilpailukyvyn muun muassa puola kompensoi sataprosenttisesti omaa teollisuuttaan joka käyttää fossiilisia polttoaineita suomi on tässä pikkusen mukana me tuemme ainoastaan viisikymmentä prosenttia mutta tarkoitus on säilyttää suomalaiset työpaikat tästä on kysymys on väärin väärin tätä kompensaatiotukea mikä teollisuudelle annetaan verrata mihinkään sosiaaliturvajärjestelmään tai mihinkään muuhun kysymys on nimenomaan suomalaisista työpaikoista kysyisinkin ympäristöministeri tiilikaiselta ovatko nyt selvinneet laskuperusteet tälle eun ilmastopäästöjen taakanjaolle eun sisällä

arvoisa puhemies kaikki laskentaperusteet eivät varmasti ole vieläkään selvinneet mutta samalla kun pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti maailmassa mennään kohti ilmastoystävällisempää politiikkaa ja eu toteuttaa tuota omaa lupaustaan neljänkymmenen prosentin päästövähennyksistä suomi on siinä etupainotteisesti ja aktiivisesti mukana hallitusohjelmamme kirjauksilla uusiutuva energia yli viiteenkymmeneen prosenttiin uusiutuvat liikennepolttonesteet neljäänkymmeneen prosenttiin tuontiöljyn puolitus eli hallituksen konkreettiset toimet ja tavoitteet ovat hyvin ilmastomyönteisiä samalla kuitenkin haluamme puolustaa myös niitä olemassa olevia teollisia työpaikkoja mitä tulee näihin äskeisiin tukiin vatt kritisoi juuri näitä joitain energiatukia ketkä olivat hallituksessa päättämässä niiden löperöistä perusteista ja ja korotuksista vuodelle kaksituhattakaksitoista vihreät ja vasemmistoliitto

puhemies vienti ja etenkin sen tukeminen on on taitolaji kiina ja monet muut maat pelaavat aivan omilla pelisäännöillä sen me tiedämme kaikki mutta silloin pitää tukea kun on vaikeaa siinä mielessä kannatan ja tuen hallitusta tässä asiassa outokumpu ja muut toimijat ovat vaikeuksissa työpaikkoja on oikeasti tuhansia vaikeuksissa mutta kysymys on kuitenkin kauppapolitiikasta kysymys on eu tason asiasta ja sen takia kysynkin teiltä ministeri mykkänen mitä te aiotte tehdä sille että kiina ja muut vastaavat hyvinkin aggressiivisesti käyttäytyvät maat valtiontukipolitiikassa pelaisivat samoilla pelisäännöillä kuin me suomi ja muut eu

arvoisa puhemies tärkeä kysymys ja me olemme ehkä aika isossa tienhaarassa yleensä sen kanssa päästäänkö eteenpäin maailmanlaajuisessa vapaakaupassa ja reiluissa pelisäännöissä sen eteen että eurooppalainen ja aasialainen teollisuus olisivat samalla viivalla on erittäin tärkeää että tänä syksynä päästään eteenpäin yhdysvaltain ja kanadan kanssa sopimuksissa jotka avaavat tien seuraavaksi kiinan intian etelä amerikan kanssa auki oleviin eun kauppasopimuksiin joissa pystyttäisiin aste asteelta myös sopimaan niistä pelisäännöistä mitä tulee valtiontukiin nykyistä nykyistä tarkemmin tämä toki liittyy myös kysymykseen kiinan markkinatalousasemasta jota tänä syksynä arvioidaan ja lopputavoitteen täytyy olla se että kiina tulee myöskin päästöhinnoittelussa samaan suuntaan kuin mitä me olemme tehneet tässä on onneksi ympäristöministeri tiilikainen

arvoisa puhemies täytyy puhua tosiasioita ja faktoja silloin kun ruvetaan väittelemään erilaisista tuista itse asiassa nämä tuet ovat juuri sitä kun joissakin maissa on esimerkiksi pienempi energiaverotus ja yritetään päästä samalle viivalle teollisuuden kanssa tai että esimerkiksi saksa tekee samanlaisia vähennyksiä yritetään pitää teollisuutta suomessa ja kehittää sitä suomessa sehän se tavoite on jolloin sitä on vähän vaikea aidosti verrata toiseksi aidosti on myöskin hiilivuotoa esimerkiksi terästeollisuudessa on tapahtunut niin että euroopassa kiina toi yhdeksän prosenttia vielä kaksituhattaneljä nyt se tuo kaksikymmentäkuusi prosenttia samanaikaisesti kiinassa kaksi päästöt lisääntyneet neljällä miljoonalla tonnilla vuodessa eli eli on faktoja myöskin tähän suuntaan mutta kysynkin oikeastaan ministeri tiilikaiselta on eri puolilla maailmaa tehty myöskin mielenkiintoisia uusia näkökulmia vaikka päästökauppakysymyksiin että ne laitetaan tiettyihin rahastoihin joista tuetaan taas niitä uusia cleantech aloja

arvoisa puhemies erittäin tärkeä osa tuota kansainvälistä ilmastopolitiikkaa on se että eri maissa monin keinoin edistetään juuri sitä puhdasta päästötöntä teknologiaa sen käyttöönottoa sekä myös erilaisilla kansainvälisillä rahastoilla tuetaan maita sopeutumaan ilmastonmuutokseen tämä luo vuosikymmeniksi

arvoisa puhemies kyse on viime kädessä valinnoista siis meidän suomalaisten huipputalousasiantuntijoiden mielestä nyt laitetaan yhteensä satoja miljoonia euroja jopa yli kuusisataa miljoonaa euroa vuosittain sellaiseen tukeen joka tutkimusten mukaan ei ylläpidä kilpailukykyä ei luo työpaikkoja mutta pikemminkin estää teollisuuden uusien työpaikkojen luomisen koska ne teollisuusalat jotka panostavat uuden ympäristöteknologian käyttöönottoon eivät saa kotimarkkinoita

näin ollen myös telakkateollisuudessahan se innovaatiotuki tuli siihen lng teknologiaan eli uuteen telakkateollisuus pelastui uudistumalla ei sillä että pidettiin vanhasta kiinni kysyn siis hallitukselta vielä eikö voisi uskoa reiluun markkinatalouteen jolloin myös ansiotuloverotusta

puhemies meillä on tällä hetkellä tilanne jossa esimerkiksi metsäteollisuuteen ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin tehdään miljardi investointia on suunnitteilla ja lähdössä liikkeelle uusia ne perustuvat pitkälle uusiutuvan energian käyttöön ja on uusia innovatiivisia ratkaisuja mutta me tiedämme myöskin sen että se kilpailukyky koko alalla myös terästeollisuudessa metalliteollisuudessa on aika hiuskarvan varassa miten se toimii kun on myöskin niitä puheenvuoroja joita minä uskon joita minä haluan kuunnella jotka varoittavat siitä että lisäkustannusten luominen tällä hetkellä meidän teollisuudelle jossa on meille tärkeitä työpaikkoja ja tällä hetkellä kasvua

heikentäisi kilpailukykyä ja voisimme aiheuttaa merkittävää vahinkoa meidän työllisyydellemme joka on edelleen huonoissa kantimissa siksi tätä ratkaisua ei mielestäni nyt tässä tilanteessa pidä tehdä mutta siinä olette ihan oikeassa että meidän pitää pitää jatkossa suosia koko ajan ratkaisuja aina kun tilanne mahdollistaa jotka ovat ympäristöystävällisiä jotka ajavat uuden teknologian kehittämiseen mutta meidän täytyy edetä tässä kuitenkin niin että me huolehdimme suomalaisesta työllisyydestä

arvoisa puhemies tänään tuli tieto että bktn kasvu on tänä vuonna yksi pilkku yksi prosenttia huolta kannattaa kantaa tässä taustallahan täytyy olla kysymys siitä että meidän vienti on nyt liian heikoissa kantimissa investoinnit ovat liian vähäisiä tähän ajatteluun liittyen on erittäin tärkeää että päästökauppakompensaatio energiaintensiiviselle teollisuudelle pystytään näissä olosuhteissa turvaamaan koska se on niin herkässä vaiheessa meillä ei ole mitään edellytyksiä lähteä nyt muuttamaan toinen asia liittyy siihen että finnveran takausvaltuuksia nostettiin mikä on sekin erittäin tärkeä asia ja viesti siitä että vienti lähtisi vetämään mutta kyllä meidän varmaan yritystukien tämmöinen kokonaisuudistus pitäisi tehdä perata nämä yritystuet katsoa sitä kokonaisuutta ja ehkä pyrkiä siihen että enempi tuetaan tämmöistä innovatiivisuutta yrityksen liikkeellelähtöä sen tyyppisiä asioita tulevaisuudessa miten suhtaudutte tällaiseen kokonaisperkaamiseen

me me tarvitsemme varmasti tämmöisen kokonaistarkastelun tästä on paljon puhuttu mutta meidän täytyy tätä siirtymää tehdä hyvin huolella ja harkiten sillä tavalla että me pystymme antamaan aikaa uusiutumiselle meidän teollisuus esimerkiksi metsäteollisuus on uusiutunut huiman nopeasti innovaatioiden kautta kohti biotuotetehtaita muistaakseni kolmisenkymmentä anomusta erilaisista biotuotehankkeista on tuolla temissä nyt

meillä on myöskin iloisia uutisia tuolta investoinnin puolelta investointi vientitakausrahamäärää on nostettu merkittävästi se on se on positiivinen asia että kysyntä on siellä lisääntynyt myöskin pk yritysten barometri oli noussut tuplaksi edellisestä barometristä mikä sekin lupaa hyvää meillä on tämmöisiä varovaisia positiivisia merkkejä ja näitä meidän pitää nyt pystyä vahvistamaan niin että tälle kasvun uralle pääsisimme kahden prosentin kasvu alkaa näkyä sitten jo työllisyydessä niissä luvuissa ei vielä

ensiksi lainaus yhden kansanedustajan puheesta yli vaalikausien kestävien uudistusten valmistelu on tehtävä parlamentaarisesti en ymmärrä miksi tämä hallitus luopui tästä suomalaisen parlamentarismin yhdestä vahvuudesta tällä vaalikaudella puolustusvoima vaalipiiri kuntarakenne ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistukset olisivat ilman muuta vaatineet parlamentaarisen valmistelun lainauksen sotea koskeva osuus olisi voinut olla opposition yhteisestä vaatimuksesta että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tulisi palauttaa parlamentaariseen valmisteluun lainaus on kuitenkin keskustan puheenjohtajan pääministeri juha sipilän marraskuussa kaksituhattakolmetoista pitämästä puheesta nyt kun keskusta on hallituksessa on ääni kellossa muuttunut arvoisa pääministeri oletteko unohtanut aikaisemmat lausuntonne parlamentaarisesta valmistelusta ja sen tärkeydestä vai miksi olette tyrmännyt opposition vaatimuksen onko tämä nyt niin sanottu eri asia

herra puhemies se on totta että viime vaalikaudella parlamentaarinen valmistelu ei ollut kovin suosittua tällä vaalikaudella olemme perustaneet parlamentaarisen seurantaryhmän viemään sotea eteenpäin siitä mihin me jäimme viime vaalikaudella ja nyt ihan uutena asiana myöskin omistajaohjauksen tueksi on perustettu tämmöinen parlamentaarinen neuvottelukunta siellä ei ole mitään tällaista elintä aikaisemmin ollut että me pystymme tätä omistajaohjaukseen liittyvää valtion omistukseen liittyvää asiaa seuraamaan yhdessä pitkäjänteisesti ja ja tekemään siellä olevia pitkäjänteisiä linjauksia yhdessä
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta myönnän muutaman lisäkysymyksen

puhemies arvoisa pääministeri niin kuin hyvin tiedätte parlamentaarinen seurantaryhmä on ihan eri asia kuin parlamentaarinen ryhmä nyt peräänkuulutan sitä parlamentaarista yhteistä seurantaa ja myös sitä että saadaan olla mukana itse valmistelussa sote uudistus on keskustan johdolla muuttunut myös maakuntauudistukseksi tämä on uusi elementti ja tämä on äärettömän iso uudistus se on ehkä kautta aikojen suurin yksittäinen hallinnollinen uudistus mitä tässä hyvässä maassa on tehty

puhemies haluan tästä parlamentaarisesta työryhmästä sanoa ensinnäkin niin että jos me muistelemme sitä viime vaalikautta niin ei viime vaalikauden alussa kataisen hallitus ollut innokas laittamaan niitä parlamentaarisia työryhmiä se innokkuus tuli vasta sen jälkeen kun hallituksella oli vaikeuksia viedä niitä asioita eteenpäin minä olin itse viime vaalikaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja tein kaikkeni että siellä olisi saatu sosiaali ja terveyspalveluitten uudistaminen tehtyä mutta niin kuin tiedämme se ei onnistunut mutta sitten tämän hallituksen parlamentaarisista töistä liittyen tähän reformitoimintaan itse tässä nopeasti arvioin että sen parlamentaarisen sote työryhmän lisäksi meillä on maakuntauudistuksen parlamentaarinen työryhmä tulevaisuuden kunta on parlamentaarisessa työryhmässä millainen on tulevaisuuden kunta ja myös sitten kokeilutoiminnan osalta on parlamentaarinen neuvottelukunta että kyllä myös tätä vuorovaikutusta tässä on aina pitää hakea myös lisää mutta sitten minä kyllä sanon että jos meillä on jo kahdeksansataa sivua hallituksen esityksiä lausuntokierroksella on vaikea ajatella että me nyt aloittaisimme alusta parlamentaarisella

arvoisa puhemies tässä sote uudistuksessa on monen suulla todettuna historiallisesta uudistuksesta kysymys on kysymys erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta muutoksesta jossa on tärkeää että tämmöinen yhteisymmärrys säilyy vaalikausien ylitse tässä on nyt vedottu siihen että viime kaudella hallitus ei halunnut harrastaa miksi te nyt toistatte tämän saman virheen minusta olisi tärkeätä nyt tässä tilanteessa löytää yhteisymmärrys joka vie ylitse vaalikausien sillä tavalla että voidaan kansalaisten palvelut turvata ja saada turvaverkot kuntoon

tämän parlamentaarisen seurantaryhmän edellinen kokous on ollut ennen juhannusta tähän sote uudistukseen liittyen sen jälkeen tämä työryhmä ei ole kokoontunut sillä ei ole minkään näköistä vaikutusvaltaa ollut näihin isoihin linjauksiin pakkoyhtiöittämisestä ja varojen siirtämisestä yksityisille yrityksille

puhemies ensinnäkin totean että kun olen tutustunut tarkkaan tähän opposition edustajien yhteiseen näkemykseen tästä soten parlamentaarisesta valmistelusta eiliseltä päivältä ja nähnyt sen ja kun te siinä esitätte todellakin tämän että valtioneuvosto kutsuisi välittömästi parlamentaarisen työryhmän varmistamaan että tämä valmistelu etenee niin kyllä minusta jos meillä todellakin on lausuntokierros ollut jo monta viikkoa menossa on vaikea nähdä että me samaan aikaan aloittaisimme alusta parlamentaarisella työryhmällä sitten kun täällä keskusteluissa vilahtaa se että nyt on aloitettu tämä maakuntauudistuskin niin se ei ole varmaankaan tullut eduskunnalle kyllä yllätyksenä että sehän on hallitusohjelmassa selkeä kirjaus että hallitus käynnistää myös valtion aluehallinnon kokoamisen ja maakunnallisten tehtävien kokoamisen ja laittaa ne tänne itsehallinnolliselle alueelle jos me teemme itsehallinnollisuutta myös soten osalta niin totta kai nämä

puhemies seurantaryhmä todellakin on eri asia kuin työryhmä seurantaryhmässä lähinnä saadaan tietoa mutta siellä ei päästä osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon sote uudistus on erittäin merkittävä koko suomen tulevaisuuden kannalta se on tärkeä perusterveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi ja kustannusnousun hillitsemiseksi sitä voisi merkitykseltään verrata peruskoulu uudistukseen

eikö olisi järkevää tehdä nyt sellainen uudistus joka kestää aikaa ja johon kaikki puolueet voivat sitoutua myös tulevaisuudessa ja eikö sellainen yhteinen linja ja yhteinen uudistus saataisi parhaiten parlamentaarisella valmistelulla

joudun kyllä nyt toistamaan itseäni että jos meillä on näin pitkälle tämä valmistelu tässä kohtaa tehty niin on vaikea ajatella että me aloittaisimme alusta mutta tämän ajatuksen näistä kaikista tavoista jaan aivan täysin edustaja sarkkisen kanssa

tavoitteet ole hävinneet sote uudistuksen tärkein tavoite on että me pystymme turvaamaan ihmisille yhdenvertaiset palvelut kasaamaan ja vähentämään tätä alueellista eriarvoisuutta ja myös turvaamaan rahoituksen ja laittamaan sen takia leveämmille hartioille tämän soten järjestämisvastuun ja ne leveämmät hartiat ovat tässä tapauksessa maakunta

teiltä puuttuvat arvoisa hallitus pykälät valinnanvapaudesta teiltä puuttuvat kiinteistöomaisuusmassan siirtoon liittyvät periaatteet teiltä puuttuu puuttuu tämän kustannuskehityksen hallinta tulevaisuuteen tästä mallistanne teillä on julma leikkauslista tähän pakettiin liitteenä kysyn vain millä tavalla tähän valmisteluun voisi päästä mukaan nämä asiat kuntoon sillä tavalla että myöskin kunnat voitaisiin kiinnittää tähän palvelutuotantoon mukaan arvoisa hallitus pyydän että mahdollistatte tämän parlamentaarisen valmistelun jatkon tältä osin

puhemies totean ensinnäkin tämän kolmen miljardin euron säästötavoitteeseen osalta että siitä todellakaan emme ole luopuneet vaan siellä maakuntien rahoituslaissa on myös mekanismi jolla turvataan se että se kolmen miljardin euron kustannuskehityksen kova nousu saadaan hillittyä valinnanvapauden osalta on tunnettua se että niitä linjauksia tehdään lähiviikkoina mutta siitä mitä on julkistettu siellä kesäkuun lopussa jo muutaman sivun verran kyllä näkee sitä linjaa ja marraskuussa pystymme esittämään sen hallituksen esityksen valinnanvapauden osalta mitä tulee kiinteistöihin tarkoititte ilmeisesti niitä mahdollisesti tyhjilleen jääviä kiinteistöjä niitten osalta olemme tehneet koko kesän selvitystyötä ja pystymme antamaan jo nyt tässä lähiviikkoina siitä lisää tietoa kunnille ja kaikille lausunnonantajille ja se on kyllä tärkeä kysymys siitä tulemme pitämään huolen että tästä tulee

seuraava kysymys edustaja ala nissilä
arvoisa herra puhemies kuten täällä jo todettiin suomen talouden ja työllisyyden kannalta on kolme tärkeää asiaa vienti vienti ja vienti tässä suhteessa kuuluu myönteisiäkin uutisia kuten pääministeri viittasi pk yritysten barometrit väreilevät ylöspäin mutta ennen kaikkea laivanrakennusteollisuudesta varsinkin länsi suomessa turussa ja raumalla kuuluu myönteisiä uutisia nyt todellakin kauppa käy ja varasto vaihtuu lasketaan kaiken kaikkiaan että seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä suomalaisen telakkateollisuuden tuotanto voisi nousta jopa seitsemäänkymmeneen miljardiin euroon tämä tuo myönteisen ongelman siinä mielessä että tämä vaatii myöskin vientiluoton rahoitusta jota meidän kilpailijamaatkin tekevät tiedustelenkin hallitukselta miten te nyt olette varautuneet kun tietenkin jotenkin on varauduttu tähän tähän meriteollisuuden tärkeään nousuun joka heijastuu koko maahan myönteisellä

arvoisa puhemies nämä ovat todellakin myönteisiä uutisia mitä tuolta turun suunnalta on on kuulunut tässä on tullut myönteistä myönteistä kysyntää myöskin vientitakuita kohtaan ja hallitus teki tällä viikolla päätöksen siitä että vientitakuiden enimmäismäärää merkittävästi nostetaan myöskin finnveralta kuulimme että että tuotteiden kysyntä myöskin näiden uusien tuotteiden kysyntä koskien välirahoitustuotteita on alkanut kasvamaan meillä on niin kuin mainitsin jo aikaisemmin pk yritysten barometri nousussa ja vielä tähän turun turun caseen ehkä tämä paljon parjattu rikkidirektiivikin meillä kääntyy sitten sitten eduksi koska käsittääkseni nämä laivat on varustettu lng moottoreilla

niin huoltosuhde kuin myöskin kestävyysvajeen elikkä suomeksi sanottuna meille syntyy liian vähän lapsia valtiovarainministeriö on arvioinut että nolla pilkku viiden kasvu hedelmällisyysluvussa vähentäisi meidän kestävyysvajetta kahdella miljardilla eurolla yksi keskeinen haaste on perheen ja opiskelun yhteensovittaminen koulutettu pääkaupunkiseudulla asuva nainen saa yleensä ensimmäisen lapsen vasta kolmekymmentäneljä vuotiaana kymmenen vuotta sen jälkeen kun paras hedelmällisyysikä on ohi olisinkin kysynyt opetusministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä sen helpottamiseksi että opiskelu ja toisaalta perhe elämä voitaisiin paremmin yhdistää onko hallitukselta tulossa taloudellista tukea opiskeleville perheille arvoisa

arvoisa puhemies meidän perheministeri ei ei taida olla olla tänään vastaamassa tämä on nimittäin aika lailla suurempi kysymys kuin pelkästään opiskeluihin liittyvä kysymys tämä suomen vähäinen tai vähentynyt lisääntyminen mutta asia on vakava ja erityinen asia tietysti liittyy siihen että että voi kunpa suomessa ne perheiden erilaiset lapsilukutoiveet täyttyisivät ja mitä tulee tähän opiskelujen yhdistämiseen niin se on kyllä ihan aidosti ongelma millä tavalla voitaisiin tukea entistä enemmän opiskelujen ja perhe elämän yhteensovittamista ja millä tavalla voidaan lähettää sellainen positiivinen signaali että myöskin silloin kun opiskellaan on ihan mahdollista ja jopa toivottavaa että että niitä perheitä perustetaan ja myös muut elämän osa alueet menevät eteenpäin omien toiveiden mukaisesti tällä hetkellä meillä on käynnissä monenlaisia koulutukseen liittyviä joilla voidaan tähdätä siihen että että syntyisi joustavampia opintopolkuja joissa voitaisiin ottaa paremmin opiskelijoiden omat odotukset huomioon ja opiskelijat ovat myöskin siirtymässä yleisen asumistuen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisat edustajat kiinnitän huomiota siihen että asioiden käsittely jatkuu ja edustaja on puhujapöntössä
arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta käsitteli hallituksen esitystä numero satakaksikymmentäviisi joka koskee tupakkalakia tässä esityksessä on kysymys elokuun viidentenätoista päivänä voimaan tulleen tupakkalain siirtymäsäännökseen jääneen teknisen puutteen korjaamisesta säännöksen tarkoituksena oli että kuluttajat voivat tilata ulkomailta sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä kunnes tuotteita tulee suomessa myyntiin uuden lain mukaisesti siirtymäsäännöksen mukaan etämyynnin kielto tulee voimaan ensi vuoden alusta siirtymäaika on kuitenkin tarpeen myös yksityishenkilöiden suorittamalle näiden tuotteiden hankkimiselle tai vastaanottamiselle jotta tullin ei tarvitse takavarikoida laillisesti myytyjä tuotteita tullin on lakiehdotuksen mukaan viran puolesta palautettava mahdollisesti takavarikoidut tai haltuun otetut tuotteet valiokunta puoltaa mietinnössään siirtymäsäännöksen täydentämistä esityksen mukaisesti hallituksen esityksen antamisen jälkeen on ilmennyt että ennakkoilmoituksia näiden tuotteiden myynnistä suomessa on tehty siten etteivät ensimmäiset tuotteet ole myynnissä vielä ensi vuoden alkaessa näin ollen valiokunta ehdottaa mietinnössään että tältä osin siirtymäaikaa pidennetään ensi vuoden heinäkuun alkuun jotta ei syntyisi tuotteiden käyttäjien kannalta ongelmallista tilannetta jossa tuotteita ei myytäisi suomessa eikä niitä voisi myöskään laillisesti laillisesti tilata ulkomailta

puhemies aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän asian tupakkatuotteiden sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden tilaaminen ulkomailta kielletään vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alusta ja tämä liittyy uuteen tupakkalakiin joka astui voimaan elokuun puolivälissä jatkossa sähkötupakoiden nikotiinipatruunoita myydään kotimaisissa kaupoissa sosiaali ja terveysministeriön tarkoitus oli toki kirjata lakiin tämä siirtymäaika jolloin tuotteiden tilaaminen olisi vielä laillista mutta tämä siirtymäsäännös jäi kuitenkin kirjaamatta lakiin kokonaan tämä nyt esitetty esitys on tekninen muutos ja korjaus siihen että tuotteita on mahdollista tilata ensi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista heinäkuun alkuun saakka ja tuotteet ovat siis mahdollisesti markkinoilla tällä halutaan myös korjata se käyttäjien joita kuitenkin on kannalta ongelmallinen tilanne jonka he ovat kokeneet ja myös se että tulli pystyy luovuttamaan heille takaisin nämä takavarikoidut tuotteet tässä on tapahtunut kömmähdys ja tarkoitus ei kuitenkaan ole ollut vaikeuttaa kenenkään tuotteiden saamista ja nyt se asia korjataan tästä on myös paljon tullut yhteydenottoja tämä on puhututtanut kesällä liikkuessa ihmiset ovat kyselleet että onko tällainen asia tiedostettu ja toki on ja aina kun virhe tapahtuu niin se korjataan ja siinä mielessä se on nyt tehty

arvoisa herra puhemies tässä korjataan tekninen kömmähdys eikä siinä suhteessa minulla ole mitään huomautettavaa mutta haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota tupakkalain jatkovalmisteluun sosiaali ja terveysministeriön edustaja jossakin mediassa kertoi että nyt kun tämä iso uudistus on saatu tehtyä niin nyt ei ole mitään jatkoa odotettavissa minun mielestäni on erittäin tärkeätä että me jatkamme tupakkalain uudistamista ja seuraavaksi on nostettava esille nämä brändittömät tai tai merkittömät tupakka askit jotka on edistyksellisimmissä maissa jo otettu käyttöön uskon että tällä uudistuksella olisi merkitystä tupakoinnin vähentämispyrkimyksessä ennen kaikkea nuorten keskuudessa toinen asia joka liittyy tähän nyt esillä olevaan tupakkalakiin siltä osin se tulee voimaan ensi vuoden alusta on tämä parveketupakoinnin kielto olen nähnyt mediassa mutta valitettavasti myös erilaisten niin sanottujen asiantuntijatahojen esittäminä mitä kummallisimpia tulkintoja tästä parveketupakoinnin kiellosta lakihan säätää täysin yksiselitteisesti että kun taloyhtiö hakee niin kunnan on määrättävä siis on määrättävä mikäli savu voi kulkeutua ja niin edelleen siinä ei lue että voi määrätä

tulee määrätä jos taloyhtiö hakee sellaiseenkin taloyhtiöön missä ei ole asukkaana tällä hetkellä ainuttakaan tupakoitsijaa toivon että sosiaali ja terveysministeriö tarvittaessa antaa selventäviä ohjeita eri tahoille jotta tällaiset väärinkäsitykset pystytään torjumaan

herra puhemies on tietysti harmi että tämäntyyppisiä virheitä pääsee syntymään ja ne pääsevät läpi hyvä että tämä nyt ehditään todennäköisesti korjata ennen kuin se tavallaan tulee turhaksi tuon tuon vuodenvaihteen myötä pidän itse hyvänä sitä että tämä parveketupakointikielto tulee voimaan ja sen eduskunta on jo hyväksynyt nyt olen vain seurannut vähän mielenkiinnolla sitä kuinka isoja kokonaisuuksia loppupelissä sitten tullaan tämän lainsäädännön myötä myötä kieltämään kerralla on tarpeen seurata sitä miten nämä päätöksenteot tapahtuvat sehän on mielestäni kyllä kovin kovin byrokraattinen ja ja hankala malli ja toivon että voitaisiin tulevaisuudessa mennä siihen suuntaan että että taloyhtiö voisi itse päättää sen samalla tavalla kuin päättää monesta muustakin asiasta tupakoidaanko näissä taloissa parvekkeella autossa kun siellä matkassa on lapsi niin on on erittäin myönteistä että sitä koskeva muutos nyt vuodenvaihteessa saadaan voimaan siinäkin toki valvonta on hivenen erikoinen kun sitä sysätään esimerkiksi opettajille ja ja muille mutta olen edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä siitä että toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi suomessa kannattaa jatkaa en ole aivan varma johtavatko nämä siihen sillä useat tietysti käyttävät sähkötupakkaa yhtenä tienä eroon perinteisestä

arvoisa herra puhemies kuten edustaja juvonen tässä toi esille tässä lakiesityksessä on kyse teknisestä korjauksesta ja hyvä niin mutta tässä yhteydessä tietysti on syytä käyttää puheenvuoro niin kuin edustajat heinonen ja zyskowiczkin käyttivät yleisesti tupakoinnista ja tupakkalainsäädännöstä kyllä minua henkilökohtaisesti ihmetyttää hieman se tietynlainen kiihko suorastaan jolla tupakoitsijoita ollaan laittamassa ahtaalle en ole itse aktiivitupakoija mutta tosin niin kuin moni suomalainen varmasti passiivitupakoija ja kun ajatellaan esimerkiksi tällaista ajatusta savuttomasta suomesta niin kyllä se tällä haavaa minusta tuntuu aika epärealistiselta ajatukselta toki jos ihmisten tottumukset muuttuvat ja he itse tekevät sen ratkaisun niin hyvä niin mutta niin kuin edustaja heinonen tässä toi esille esimerkiksi tämä sähkötupakka on ollut monelle ihmiselle tie tavallisesta tupakasta poistumiseen ja on nähdäkseni hankalaa että tälle tielle näin tehdään kuin nyt on päätetty sitten tämä ajatus siitä että kun on lapsia kyydissä niin siitä tupakoinnista tehdään laitonta on totta kai ajatuksena täysin kannatettava ja hyvä mutta kyllähän nyt normaali järkevä ja ajatteleva ihminen tekisi joka tapauksessa niin jos tupakoi että ei tupakoi silloin kun on lapsia kyydissä minulla kyllä herää se kysymys että miten tällaista lainsäädäntöä valvotaan ja millä tavalla se sinänsä muuttaa sitä tilannetta tosiaan maalaisjärjellä joka tapauksessa näin tulisi toimia ilman lainsäädäntöä tässä yhteydessä herää myös kritiikki siihen että uskotaan aina niin vahvasti lainsäädännön voimaan

tupakkalainsäädännön valmistelussa on hyvä mennä kaupunkilaisjärki edellä ja todellakin tässä lakiesityksessä toteutetaan se tarkoitus joka tupakkalakiesityksessä oli että kunnes näitä tuotteita eli sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä tulee myyntiin suomessa kuluttajat voivat näitä tilata ja se tässä nyt todetaan kyllä täytyy vahvana viestinä hallitukselle ja sosiaali ja terveysministerille laittaa se että maailmalla tehdään koko ajan toimenpiteitä savuttoman savuttoman valtion aikaansaamiseksi suomi on ollut edelläkävijä mutta me emme välttämättä ole jos me jäämme tämän tupakkalain kanssa makaamaan vaan toimia tarvitaan täällä plain package voidaan toteuttaa mutta myöskin eri alueilla tupakoinnin kielto esimerkiksi leikkikentillä missä lapset ovat päivittäin olisi järkevää tupakointi eli paljon meillä on vielä tehtävää jos katsotaan mitä kansainvälisesti tehdään ja ja kyllä vahva viesti varmasti sosiaali ja terveysvaliokunnasta voidaan lähettää sosiaali ja terveysministerille että tupakkalainsäädännön uudistusta tulee tulee todellakin jatkaa täytyy sanoa että jos me katsomme ennenaikaisia kuolemia niin niin kyllä tupakka on kaikessa ykkönen suomessa kuolee vuosittain viisituhatta ihmistä tupakointiin eli kyllä on kansanterveydellisesti kaikkein kustannustehokkainta uudistaa tupakkalakia

minä uskon että tämä utopia on mahdollista saavuttaa ja toteuttaa kuka olisi uskonut aikanaan että ravintolatupakointi oikeasti joka ikisessä pubissa saadaan kitkettyä kitkettyä pois mutta näin vain kävi ja liikkeellehän lähtivät sellaiset maat kuin irlanti kalifornia yhdysvalloissa monet osavaltiot olin itse silloin sosiaali ja terveysministeri kun tätä lainsäädäntöä tehtiin myös suomessa ja vastustus oli kova väitettiin että ravintola ala kaatuu kerta kaikkiaan jos tupakointi siellä lopetetaan kuinka on käynyt ravintola ala on

kaikin keinoin rohkaista pitää kannustaa myös luopumaan tupakoinnista ja luoda savuttomia ympäristöjä myös ulkoilmassa aivan kuten sarkomaa sanoi leikkipuistoihin uimarannoille sellaisille paikoille joissa lapset nuoret perheet ja me kaikki elämme joissa savu häiritsee ja luo pahoinvointia eli tavoitteena pitää olla savuton suomi ja se on kaikille eduksi se ei tarkoita sitä että joitain ihmisiä pannaan pannaan ahtaalle ei ei se sitä tarkoita vaan tarkoittaa sitä että ihmisillä on oikeus savuttomaan ympäristöön
arvoisa herra puhemies ihmisten oikeuksien rajoittaminen on aina kysymys jota pitää harkita tarkkaan toisaalta tarkkaan toisaalta taas myös ihmisten terveyden on oltava keskiössä silloin kun mietitään millainen yhteiskunta meillä on ja millaisiin tavoitteisiin me pyrimme jos tänä päivänä tupakka tuotaisiin markkinoille niin sitä ei hyväksyttäisi millään foorumilla koska se se pitää sisällään kuitenkin niin paljon ihmisen elimistölle ja terveydelle vaarallisia haitta aineita että sitä ei kerta kaikkiaan voisi hyväksyä markkinoille meillä on hyvin paljon erilaisia kokeiluja erilaisia testejä erilaista

täällä todettiin muun muassa tupakkalain ensimmäiset vaiheet suomessa kun irlanti oli yhtenä esimerkkinä itsekin kävin ihan irlannissa omalla omalla kustannuksellani lomamatkalla ja oli suorastaan mielenkiintoista nähdä miten irlantilaiset suhtautuivat omissa pubeissaan tilanteeseen luulin että siellä on kauhea vastustus päinvastoin pubien rakennekin oli hieman muuttunut sinne tuli naisia sinne tuli miehiä niitä jotka eivät halunneet olla tupakansavussa puhumattakaan sitten henkilökunnasta ja muusta elikkä me me olemme siirtyneet suomessa monta askelta eteenpäin ja sen takia nämäkin hallituksen esitykset kaikkine korjausliikkeineenkin ovat sitä johdonmukaista työtä mitä suomi tekee ja mitä euroopassa ja maailmalla tehdään laajemmaltikin kyllä tälle työlle pitää antaa tuki vaikka siitä välillä tulee palautettakin toisaalta tupakkalain hyväksymisen jälkeen moni minutkin aikoinaan ripittänyt totesi että onpa nyt mukava kun ei ravintolaillan jälkeen ole pää kipeänä ainakaan savusta ja vaatteet eivät haise

herra puhemies täällä edustajat sarkomaa haatainen ja rossi ovat pitäneet erinomaisia puheenvuoroja ja niihin on erittäin helppo ja hyvä yhtyä edustaja elo oli huolissaan siitä kiihkosta jolla tupakointia vastustetaan

tämä tavoite että suomi voisi olla savuton vuonna kaksituhattakolmekymmentä on hyvä pitää esillä ja mielessä ja se kannustakoon sosiaali ja terveysministeriötä valmistelemaan uusia tiukennuksia tupakkalainsäädäntöön mitä tulee edustaja elon siihen näkemykseen että eihän kukaan normaali ja järkevä ihminen tupakoi autossa jos siinä on lapsi ja että sen takia tällaista lainsäädäntöä ei tule säätää niin voi vain yksinkertaisesti sanoa että ei kukaan järkevä ja normaali ihminen ryöstä ja raiskaa ja kuitenkin me tarvitsemme lainsäädäntöä jossa tätä asiaa käsitellään ja se kielletään ja säädetään vielä sanktiokin siitä niille vähemmän järkeville ihmisille jotka kuitenkin näihin rikoksiin syyllistyvät

arvoisa puhemies henkilökohtaisesti en ole tupakoinnin ystävä mutta poliitikkona en voi olla jakamatta elon huolta siitä millaista kontrollipolitiikkaa tupakoinnin yhteydessä ajetaan läpi pitää huomioida että meidän yhteiskunta on täynnä erilaisia terveyspaheita mutta vain jotkut niistä nousevat poliittiseksi ongelmaksi tyypillisesti nämä ovat sellaisia paheita jotka ovat erittäin yleisiä työväenluokkaisessa työväenluokkaisessa kulttuurissa kun taas toisaalta sellaiset terveyspaheet jotka ovat tyypillisiä kaikille kerrostumille tai erityisesti ylemmälle keskiluokalle eivät saa osakseen lainkaan vastaavaa kohtelua

vasta siinä vaiheessa kun niistä tuli työväenluokkaisia paheita niin kauan kuin eliitin keskuudessa tupakointi ja mässyttely oli tavallista niin niin kauan niitä pidettiin täysin hyväksyttävinä toimintoina jos objektiivisesti ajatellaan sekä yksilölle aiheutuvia terveyshaittoja että ympäristölle aiheutuvia erilaisia haittoja vähintään yhtä haitallisia haitallisia ovat esimerkiksi alkoholinkäyttö ja työuupumus joidenka kustannukset tälle yhteiskunnalle sekä taloudellisesti että inhimillisesti ovat valtavia mutta joiden yhteydessä kuitenkin ne keinot joita ylipäätään kohdistetaan liittyvät enemmän hoivaan ja joiden yhteydessä vaaditaan yksilönvapautta ja luottamusta yksilölliseen vastuuseen

se on tietysti ylikulutus jota tietenkin harjoitetaan eniten niissä piireissä joissa rahaa on eniten mutta siihen ei kohdistu käytännössä minkäänlaisia kontrollitoimia

arvoisa herra puhemies oli virkistävää että edustaja kontula toi tämän luokkataistelunäkökohdan tähän keskusteluun mutta pakko kysyä kun naapurissa vieressä joku juo viinaa tai uupuu työssään tai syö lihaa tai kuluttaa liikaa rahaa erilaisiin turhuuksiin niin nämä kaikki saattavat olla haitallisia asioita mutta millä tavoin se esimerkiksi minun astmasta kärsivän ihmisen terveydentilaani vahingoittaa että tämä vieressä istuva ihminen kaataa konjakkia suuhunsa niin kuin eliitin piirissä tiettävästi tehdään tai tai tekee

ylikulutusta tai näitä muita edustaja kontulan mainitsemia asioita eli kyllä kai tässä tupakoinnin kieltämisessä on kyse juuri siitä että niille vieressä oleville esimerkiksi lapsille aiheutetaan haittaa
arvoisa herra puhemies oli kyllä mielenkiintoista tämä luokkakantaisuusnäkökulma todellakin löytää tähän tupakointiin minä minä luulisin edustaja kontula että jos te olette kuten puheenvuorosta ilmeisesti kävi ilmi huolestunut työväestöstä erityisesti niin kyllä kai silloin teidän pitäisi edistää heidän terveyttään keuhkosairaudet astmaatikot syöpäsairaudet jopa jopa tutkimusten mukaan esimerkiksi kun puhutaan synnyttämisestä tai sitä edeltävästä edeltävästä raskauden liikkeelle saattamisesta ja näin edelleen tupakoinnilla on kaikkiin näihin asioihin vaikutusta tästä löytyy aivan selkeää tieteellistä tietämystä ja tutkimusta eli eli voisin kyllä kuvitella ihan oikeasti että pitäisi huolestunut olla työväestön puolesta ja ja katsoa ettei kannata polttaa koska sillähän on kaikkiin näihinkin tekijöihin joihinka hieman viittasin heikentävää vaikutusta

edustaja haatainen ovat pyytäneet vastauspuheenvuoroja ja jotka muutamat teistä olette täällä vielä paikan päällä myönnän varsinaisia puheenvuoroja tämän jälkeen
arvoisa puhemies tähän edustaja kontulan puheenvuoroon liittyen haluaisin nyt vähän tämmöisen tasoittavan puheenvuoron käyttää sen suhteen että että ei lietsottaisi tällaista luokkaerokeskustelua tai muuta vastaavaa koska tosiasiahan on se että että tupakoivia on enemmän alemmissa yhteiskuntaluokissa joihin kumuloituu myös muita terveysongelmia ylipaino ja tällaiset kysymykset ovat tietysti myös terveydelle vaarallisia mutta kyllähän tässä lähtökohtana on se että pyritään auttamaan ihmisiä pääsemään

jotka ovat uhkana heidän terveydelleen ja ja tulevaisuudelleen se ei tarkoita sitä että ihmisiä syyllistetään tai tai heidän elintilaansa rajoitetaan mutta tupakassa on ihan selvä tämä kysymys että että se on ympäristöhaitta ja sivusavu on kaikista vaarallisinta me tiedämme sen ja moni ihminen on myös allerginen tupakansavulle se ei ole pelkästään sitä tietysti jos tupakansavua nuuhkaisee joskus niin ei siitä varmaan syöpä heti tule mutta

altistumaan jatkuvasti savulle siitä syystä on hyvä olla riittävästi ja mahdollisimman paljon savuttomia ympäristöjä tämän vuoksi esimerkiksi parveketupakointikysymys on on asia joka tuli saattaa lainsäädännössä kuntoon se on paljon aiheuttanut

savuttomuutta niin sieltä kunnasta se päätös tulee ja ja asia sitten sitä myöten sitä myöten on selvä ja etenee

herra puhemies on ihan mukava kerrankin sanoa että että edustaja kontula piti oikein hyvän puheenvuoron yhdyn sen verran tähän ajatukseen että kyllä työmies ja työnainenkin on kopsunsa ansainnut ja ehkä sen nortinkin jos niin haluaa eikä tarvitse thln edustajan tulla vyötärönympärystä mittamaan kyllä täällä tällä hetkellä laillista on tupakoida ja on laillista vähän mässäilläkin välillä jos niin haluaa ja se kopsukin tosiaan ottaa tämä on se mitä tässä haen että tuntuu että koko ajan enemmän halutaan kontrolloida sitä mitä ihminen saa tehdä mitä ei saa tehdä

kielletty jo esimerkiksi parveketupakointi ja sähkötupakka niin en en usko että nämä uudet tämän jälkeiset askeleet voisivat merkittävästi auttaa siihen anteeksi ei ole kielletty korjataan sen

että todella yhä useampi luopuisi sen takia tupakasta en jaksa uskoa siihen uskon että merkitystä on valistuksella ja sillä että ne ihmiset jotka jo nyt eivät tupakoi omalla esimerkillään osoittavat että se elämä on terveellisempi ja se on mahdollista ja autetaan sitten siinä ystävää

myös tällainen ikään kuin huomaavainen tupakanpoltto on on hyvä kyllä noteerata nimittäin kyllä moni ihminen katsoo missä paikassa haluaa tupakoida ja onko siitä haittaa toisille koska se passiivinen tupakointi tai tai savun valtaan ja vaikutukseen joutuminen on todella ihan oikeasti sekä kiusallista monelle että myös vaarallista tässä mielessä toivoisi kyllä että tupakoitsijoiden keskuudessa tällaista valistunutta tupakointivalistustakin pystyttäisiin viemään ilman lainsäädäntöä eteenpäin ihan jopa sitä myöten minne se tupakka sitten tumpataan tumpataanko se tuosta vain niin kuin roisisti omalle tai naapurin pihalle tai jalkakäytävälle tai muulle en minä jaksa sitä koskaan ymmärtää että että paikkoja liataan herra puhemies ihan ihan tähän lopuksi vielä haluan kyllä muistuttaa siitä että tupakkasairauksien kustannukset ovat tässä maassa arviolta noin kahden keskussairaalan koko vuotuisen kapasiteetin verran

ohjata näitä asioita ja pyrkiä vaikuttamaan sekä ihmisten näkövinkkelistä että yhteiskunnan näkövinkkelistä myönteisesti

arvoisa puhemies edustaja rossi oletteko te tietoinen millaisia kustannuksia alkoholi tässä yhteiskunnassa aiheuttaa tai millaisia millaisia kustannuksia aiheuttaa aiheuttaa passiivisuus työhyvinvoinnin hoidossa kumpikin tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin tupakointi näihin asioihin ei kuitenkaan puututa me kaikki olemme varmasti yhtä mieltä siitä että tupakointi on terveydelle vaarallista mutta silloin jos meillä on useita tekijöitä jotka ovat objektiivisesti yhtä vaarallisia saati että jokin on vähän vaarallisempi ja johonkin reagoidaan toiseen ei reagoida ja nämä vielä keskittyvät selkeästi sosio ekonomisten kulttuurien mukaan niin silloin kysymys on luokkapolitiikan medikalisoinnista eikä enää hyväntahtoisesta pyrkimyksestä osoittaa toisille miten heidän pitäisi elää viime vuonna pyöri elokuvissa semmoinen roskismainos jossa oli puhuva roskis puhuva roskis minä en tiedä kuinka moni moni sen näki aina kun sen viereen istui joku henkilö joka tupakoi se alkoi solvata tätä ihmistä se kertoi kuinka pahalta sinä haiset kysyi että kuvitteletko että kukaan tuommoista haluaisi pussata vaimosikaan ei varmaan tykkää sinusta

yhdistetään inhon likaisuuden ja epämiellyttävyyden tendenssejä ja näinhän ei toimita sellaisten terveyspaheiden kohdalla jotka ovat tyypillisiä ylemmille sosiaaliluokille tämä on fakta josta löytyy aika paljon tutkimusta suomessa tänä päivänä

näiden vuosien aikana on puhuttu yksistään tästä tupakan vaarallisuudesta ja se kyllä ihmetyttää niin kuin edustaja kontulakin mainitsi en en väitä vastaan etteikö se ole vaarallista mutta nämä rajoitukset vain aina koskettavat tätä tupakkia mutta jos ajatellaan mitä alkoholi tuo tullessansa sanotaan että se on viisasten juoma mutta täällä ei kyllä puhuta yhtään mitään siitä mitä tämä valtava alkoholin kulutus tuo yhteiskunnalle mitä se tuo ensinnäkin sille joka sitä kuluttaa puhutaan juoppohulluudesta on aivosurkastumisia maksakirroosia haimatulehduksia ja erilaisia syöpiä ja nämä maksavat kun niitä hoitaa yhteiskunnalle hirmuisen paljon näistä

olisi toivottavaa että ne jotka oikein tästä tupakkiasiasta puhuvat kävisivät keskustelua näistä alkoholin haitoista ja siitä kuinka valtavat kustannukset ne tuovat yhteiskunnalle

arvoisa herra puhemies tämä pieni tekninen muutos on herättänyt mielenkiintoisen laajan keskustelun tupakan vaarallisuudesta itse muistan lapsuudesta kuinka kodeissa oli aika tavanomaista että tupakoitiin onneksi siitä on päästy eroon valistuksella ja sillä että enää ei monissa kodeissa onneksi sillä tavalla tupakoida vaan hakeudutaan mieluummin sitten ulos tupakoimaan ja annetaan olla savutta jotka eivät eivät tupakoi pidän myös erittäin myönteisenä sitä että aikanaan tehtiin ratkaisu siitä että toimistoissa ei tupakoida muistan lapsuudesta senkin kuinka pankin tiloissa taikka kunnantalolla vielä tupakoitiin ja ei ole kovin kauan siitä kun ravintola alan työntekijät pakotettiin olemaan savussa nyt onneksi hekin ovat siitä siitä vapaita ja olen ymmärtänyt että niin työntekijät kuin asiakkaatkin ovat aika aika tyytyväisiä siihen että tupakointi hoidetaan muualla kuin siellä sisätiloissa pidän myös itse myönteisenä sitä että lapsia suojellaan passiiviselta tupakoinnilta ja ymmärrän sen enkä ole kannattamassa että kodeissa tupakointia kielletään mutta mutta missä yleisesti ollaan tähän passiiviseen tupakointiin puututaan ja toivottavasti kodeissakin valistuksella se saadaan saadaan vähenemään

arvoisa puhemies tuossa edustaja haatainen ihan asiallisesti huomautti virheestä jonka haluan tässä yhteydessä korjata eli tietenkään ei olla kieltämässä sähkötupakkaa vaan vaan siihen ja kaikkiin muihinkin tupakkatuotteisiin tunnusomaisesti liittyvät maut tai tuoksut ja sitten sähkötupakkaan sama ostoikäraja kuin tupakalle muuten eli haluan tämän korjata ettei tule kenellekään väärää tulkintaa siitä miten tämä asia menee vielä tähän mitä edustaja heinonen otti esille mistä tietysti olen samaa mieltä että ei ole syytä lähteä kaikkialta tupakointia esimerkiksi kodeista kieltämään näen vain itse että jos puhutaan savuton suomi mikä minun mielestäni valistusmielessä on ihan hyvä tavoite niin jos valistuksen kautta siihen päästään tavallaan niin sanotusti vapaaehtoispohjalta niin se on hyvä tavoite mutta jos siihen halutaan lainsäädännöllisesti päästä niin minun on vaikea nähdä miten se lopulta muuten tapahtuisi kuin siten että käytännössä kielletään kaikista muista tiloista tupakointi paitsi siihen erityisesti suunnitelluista tiloista joita esimerkiksi ravintoloissa on eli tämä on se mitä haen että mihin tässä lopulta halutaan lainsäädännöllisesti mennä näen että sille pitäisi jotkut rajat

arvoisa puhemies sekä kulttuurisesti että lainsäädännöllisesti suomi on menossa hyvään suuntaan sekä tämän tupakan osalta että sitten alkoholin osalta kummassakaan tapauksessa ne verot mitkä peritään näissä yhteyksissä eivät vastaa sitä yhteiskunnan kuormaa mitä niistä syntyy eiköhän ja lainsäätäjän pitäisi lähteä siitä ajatuksesta että jos joku aiheuttaa haittaa toiselle esimerkiksi terveydellistä haittaa tai sitten jotain muuta haittaa niin siihen pitäisi jollakin tavalla puuttua minusta on hyvää kehitystä nyt tehty tässä

herra puhemies edustaja kontula kysyitte tuossa että tiedänkö mitä alkoholihaitat maksavat suomessa yhteiskunnalle ja ehkä ihmisillekin ja laajemmaltikin katsottuna kyllä näistä on hyvin paljon arvioita thln arviot kulkevat kahden kolmen ja jopa paljon suurempien miljardimäärien kautta kuin mitä tupakan osalta on eli puhutaan todellakin sellaisista yhteiskunnan menoeristä että meillä monet täällä käytävät keskustelut ovat niin kuin peanuts siihen verrattuna ja näin ollen kyllä totta kai myös alkoholin terveyshaitoista pitää olla huolissaan sitä vartenhan suomessa myös harjoitetaan tietyllä lailla aika tiukkaakin alkoholipolitiikkaa vaikka se on nyt tässä laventunut matkan varrella monellakin monellakin lailla mutta siinäkin myös vastuullisuus on mukana sen takia minä toivoisin myös että tähän tupakkatuotteiden käyttöön ja ja sille puolelle kun nyt tätä lainsäädäntöä lainsäädäntöä käsitellään myös se vastuullisuus tulisi jollakin tapaa mukaan ja se lähtee kyllä ihmisistä itsestään vaikea sitä on lainsäädännön kautta aina sanoa kuinka ihmisten tulee käyttäytyä mutta

jota ne ovat tietysti kaikki tupakka alkoholi varmaan huumeetkin jollakin lailla luokitellaan vielä yhteiskunnan ehkä sosioekonomisten asioiden perusteella totta kai sieltä löytyy kohteita että jotkut käyttävät jotakin enemmän ja näin edelleen mutta ongelma on yhteinen ja minä haluan kyllä korostaa tätä asiaa sen vuoksi myös tupakkalaille on on ihan ymmärrettävä jatko suomessakin ja varmaan jatkoa tulee ministeriön ja

arvoisa herra puhemies olen tässä kuunnellut tätä keskustelua joka on itse asiassa aika aika hyvä yleiskeskustelukin siihen mitkä asiat oikeasti olisivat sellaisia joita me lainsäätäjät voisimme ohjata hyvällä lainsäädännöllä kyllä tupakan suhteen tämmöinen systemaattinen verotuksen kiristäminen olisi sellainen ohjausvaikutus jolla varmasti tupakointia myös voitaisiin vähentää kuulun itse siihen ryhmään ihmisiä joka on joutunut koko lapsuutensa kärsimään tupakansavusta meillä on ollut viisi ihmistä polttamassa pienessä asunnossa mikä johti siihen että aloitin oman tupakointini kahdeksan vuotiaana ja sitten kaksitoista vuotiaana hengellisen herätyksen myötä se tupakointi sitten onneksi jäi mutta kyllä tämä kehitys mikä meillä nyt tässä on on erittäin hyvä jos me aiomme päästä tänne savuton suomi kaksituhattakolmekymmentäeen niin me tarvitsemme paljon enemmän tällaisia ohjausvaikutuksia kuin sellaisia ehdottomaan kieltoon perustuvia vaikutuksia

arvoisa herra puhemies kun puhutaan tupakasta ja tupakan haitallisista vaikutuksista niin kaikkihan me tiedämme ne myöskin me jotka tupakoimme aika usea meistä varmasti haluaisi lopettaa jollei se olisi niin addiktoiva kuin se on se lopettaminen ei ole mitenkään helppoa olin tässä juuri kymmenisen päivää kiinassa ja voin kertoa että sielläpä ei juurikaan näkynyt ihmisiä ulkona polttamassa toki se oli ulkona sallittua mutta kaikkialla sisällä myös kiinassa kielletty kiina haluaa haluaa vähentää myöskin tupakkaa ja ja sen tuomia haittavaikutuksia siellä oli äärimmäisen vaikea muuten löytää savukkeita niitä ei löytynyt ihan noin vain ei myyty ravintoloissa ei myyty hotellissa piti löytää se sellainen kioski missä myytiin mutta jos lähdetään siitä että pelkästään näillä veronkiristyksillä pyritään tupakkaa kitkemään pois niin siinä on kahtalainen vaikutus toisaalta valtio menettää tietysti verotuloja aika hyvin siinä jos ihmiset lopettavat tupakanpolton ja vielä enemmän siinä kun ihmiset eivät lopeta mutta käyvät hakemassa naapurimaista ja käyttävät salakuljetettua tupakkaa silloin tupakan haittavaikutukset säilyvät mutta verotuloja ei tule tämä on taas yksi sellainen asia missä on kaksi puolta minä olin aikoinaan sitä mieltä että missään nimessä ei pitäisi olla totalitaarista kieltoa mutta olen muuttanut kantaani sen takia että poikani jolla oli siihen aikaan pari alle kymmenvuotiasta lasta sanoi että hänen mielestään olisi oikein hyvä asia että näille ei koskaan myytäisi tupakkaa ja jos se nyt jo kielletään niin he eivät koskaan edes ala polttaa tupakkaa eli kyllä se on tämmöinen eteenpäin ajattelu tässä ja nyt katkaiseminen ei tule koskaan toimimaan mutta jos tehdään yhdessä töitä sen eteen että kymmenen vuoden tai viidentoista vuoden päästä suomi on savuton niin

kyllähän asia on niin että sekä alkoholin että tupakan käyttämisen tässä maassa kokonaan loppumisen kansantaloudellinen merkitys olisi vain positiivinen siis vain positiivinen se yhtälö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tällä hetkellä elämänkatsomustiedon opetukseen pääsee ainoastaan oppilas joka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai joka tunnustaa sellaista uskoa jota ei oppilaitoksessa opeteta tiettyyn kirkkoon tai uskonnolliseen yhteisöön kuuluminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita sitä että perhe tai opiskelija itse kannattaisivat myös tämän uskonnon kouluopetusta siksi oikeus valita oman uskonnon ja elämänkatsomustiedon väliltä tulisi ulottaa myös perusopetukseen ja lukiolaisiin valinnanvapautta puoltavat perustuslain uskonnon ja omantunnon vapaus sekä syrjimättömyys uskonnon ja vakaumuksen perusteella lakiesitys vahvistaisi lasten ja heidän perheidensä katsomuksellista autonomiaa ja varmistaisi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluville saman valinnanvapauden nykyisin on niihin kuulumattomilla elämänkatsomustiedon valinta voi olla ensisijainen vaihtoehto esimerkiksi sellaisissa perheissä joissa katsomuksellista yleissivistystä vertaiskeskusteluun painottuvaa metodia pidetään oman uskonnon kouluopetusta tärkeämpänä samoin on perheitä jotka omasta hengellisestä vakaumuksestaan huolimatta kannattavat kirkon ja valtion erottamista ja katsovat oman uskonnon opetuksen kuuluvan perheelle tai seurakunnalle lisäksi useimpien uskontojen piirissä on varsin paljon erilaisia opillisia käsityksiä mikä osaltaan saattaa himmentää oman uskonnon opetuksen tarkoituksenmukaisuutta näissä tilanteissa perheillä on nykyjärjestelmässä kaksi vaihtoehtoa joko he taipuvat laittamaan lapsensa uskonnonopetukseen tai sitten vähintään toisen vanhemmista on erottava kirkosta yhdessä lapsen kanssa

on viisasta pyrkiä rakenteisiin jotka mieluummin tukevat ihmisten hengellistä etsintää eivätkä aseta sille keinotekoisia esteitä ehdottamani lakimuutos tukee perheiden katsomuksellista autonomiaa se myös helpottaa johdonmukaisten oppisisältöjen tarjoamista lapsille silloinkin kun vanhemmat vaihtavat uskontokunnan tilastokategoriasta toiseen kesken koulupolun ensimmäisen version tästä aloitteesta kirjoitin jo lähes viisitoista vuotta sitten kun oma esikoiseni aloitteli ensimmäistä luokkaa silloin sen toi eduskunnan käsittelyyn silloinen kansanedustaja marjatta stenius kaukonen aloite sai tuolloin kannatusta mutta keskustelussa käytettiin myös huolestuneita puheenvuoroja osa silloisista edustajista epäili että perheiden valinnanvapaus johtaisi uskonnonopetuksen radikaaliin vähenemiseen suomalaiskouluissa oma arvioni kuitenkin on että tällainen huoli on liioiteltu valtaosa uskontokuntiin kuuluvista perheistä pitää edelleen hyvänä että koulu opettaa heidän lapsilleen oman uskonnon teologiset ja kulttuuriset perusteet sen sijaan yksittäisten lasten ja perheiden kohdalla valinnanvapaus voi kuitenkin olla merkittävä asia lainmuutoksen myötä elämänkatsomustieto saisi muutaman oppilaan lisää ja kirkko menettäisi ehkä muutaman jäsenen vähemmän kun lapsen pääsy elämänkatsomustiedon opetukseen ei enää riippuisi vanhemman uskontokunnasta sillä uskonnonvapaus toteutuu siellä missä vähemmistö voi toimia enemmistöstä poikkeavalla tavalla

arvoisa herra puhemies en kovin usein edustaja kontulan kanssa ole tässä salissa samaa mieltä ollut mutta tällä kertaa ainakin varovasti olen samaa mieltä olen tähän asiaan törmännyt muutamien yhteydenottojen myötä itse kuulun luterilaiseen seurakuntaan ja ja olen käynyt käynyt uskonnonopetuksen mutta opettajana tiedän myös niitä tapauksia että perhe olisi halunnut valita elämänkatsomustiedon ja se ei onnistunut ratkaisu heillä oli se että he erosivat sitten kirkosta niin kuin edustaja kontula toi esille jos tämä voisi toimia myös sillä tavalla että valinnan kirkkoon kuulumisesta se voisi tukea ihan hyvällä tavalla perheiden ja lasten lasten valinnanvapautta kaiken kaikkiaan tämä uskonnonopetuskysymys tulee kyllä olemaan isossa murroksessa tulevaisuudessa suomessa tällä hetkellä se jo aiheuttaa monissa kaupungeissa isoja haasteita kun eri uskontokuntiin kuuluvia on on paljon ja silloin tietysti kustannuksia syntyy näistä opetusryhmistä paljon pienissä kunnissa sitten taas tilanne on se että yksittäiset oppilaat eivät saa oman uskonnon opetusta ja silloin he ohjautuvat tähän elämänkatsomustietoon minun mielestäni tämä on ihan tutkimisen arvoinen aloite toivon että sivistysvaliokunta käy tästä keskustelun ja ja toivon että tämä osaltaan herättää sitä keskustelua mihin suuntaan uskonnonopetusta suomessa viedään ja mikä on se vastaus millä tavalla pystymme pystymme tulevaisuudessa takaamaan hyvän ja laadukkaan uskonnonopetuksen kaikille oppilaille

arvoisa puhemies edustaja kontulan lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia ja lukiolakia muutettavaksi siten että vapaus valita joko elämänkatsomustiedon tai uskonnon opetus koskee jokaista oppilasta uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyydestä riippumatta

uskonnonopetukseen uskontoihin ja katsomuksiin muualla maailmassa oppilaita rohkaistaan myös pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä ja kannustetaan uskonnoista keskusteluun sekä omien näkemysten perusteluun mutta kun ajattelen että meidän suomi on kristitty maa ja monet ihmiset pitävät itseään kristittyinä niin meillä ovat ne perinteiset asiat joita meidän pitäisi tulla vaalimaan edelleenkin yhtenä joulujuhla tuntuu aika surkealta jollei siellä tämä enkeli taivaan kuulu tai jos kevätjuhlassa ei kuulu suvivirsi

tilaisuuksiin vai ei arvoisa puhemies kristillinen kasvatus kuuluu perinteisesti suomalaiseen opetukseen mutta siihen ei ole tänä päivänä kenenkään siis pakko osallistua opetuksen järjestäjällä on velvollisuus opettaa myös muuta uskontoa tai elämänkatsomustietoa jos niiden opetukseen osallistuvia oppilaita on vähintään kolme huoltajan pyynnöstä uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle jolle ei järjestetä hänen oman uskontonsa opetusta osallistu oppilaiden enemmistön uskonnonopetukseen opetetaan elämänkatsomustietoa näinä vuosina ja vuosikymmeninä on tullut itse seurattua lasten ja nuorten uskonnon oppikirjoja niissä annetaan hyvin laajaan elämänkatsomukseen ohjaavat tiedot näin ollen tämä lakiesitys on mielestäni tarpeeton ja toivon että

edustaja kontulan lakialoite valinnanvapauden lisäämiseksi uskonnon ja elämänkatsomustiedon välillä on mielestäni looginen ja kannatettava erityisesti se toisi parannuksen nykytilaan voidaan tulkita kohtelevan ihmisiä eriarvoisesti aikaamme leimaa kenties enemmän kuin koskaan tarve tietoon ja ymmärrykseen joka liittyy erilaisiin maailmankatsomuksiin ja uskonnollisiin näkökulmiin aivan yhtä tärkeää on dialogi ja sen ymmärtäminen miksi toiset ja me ajattelemme niin kuin ajattelemme kuin toisten mielipiteiden ja erilaisuuden kunnioittaminen siis paitsi uskontojen välillä niiden sisällä myös suhteessa esimerkiksi uskonnottomiin ihmisiin joita on kasvava määrä suomessakin olisinkin valmis viemään tämän ajattelun vielä hieman pidemmälle ja korvaamaan sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetuksen kouluissa yhteisellä yleisellä katsomusaineella josta jokainen saisi tarvittavat eväät erilaisten johtopäätösten vetämiseen mikä se oma henkilökohtainen henkinen filosofinen tai uskonnollinen polku sitten olisi tämä ajatus yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä toimisi myös osana normipurkua koska tällä hetkellä me opetamme jossain määrin päällekkäisiä asioita eri aineissa lisäksi on melko haastavaa tarjota uskonnonopetusta eri uskontojen edustajille esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla yhteinen katsomusaine mahdollistaisi paremman dialogin

herra puhemies tämä edustaja kontulan tekemä lakialoite toimii kyllä erinomaisena keskustelunavauksena siihen miten uskonnon rooli yhteiskunnassa tulevaisuudessa jäsentyy nykyinen opetussuunnitelman linjaus on mielestäni hyvä ja toimiva ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt tavoitteet toimivat myös hyvin tässä moniarvoisessa yhteiskunnassa jossa uskontojen määrä ja erilaisten uskontojen harjoittajienkin määrä jatkuvasti lisääntyy koulun uskonnonopetus on laajaa peruspaneutumista eri uskontoihin ja niihin perehtymistä ja siellä saa hyvin laajan tiedon siitä minkälaisia uskontoja maailmassa on joitakin vuosia sitten luovuimme tästä tunnustuksellisuudesta toi ehkä sitten uskonnonopetukseen sitä väljyyttä että ei tarvinnut uskoa johonkin vaan enemmänkin kuvattiin sitä millaisia uskomusjärjestelmiä maailmassa on yhteiskuntatutkijat ovat sitä mieltä että tulevaisuudessa uskontolukutaito on yhteiskuntarauhan kannalta kaikista merkittävimpiä asioita ja olen tässä heidän kanssaan kyllä samaa mieltä en usko että tämä edustaja kontulan tekemä lakialoite menestyy mutta minusta se toimii hyvänä keskustelunavauksena ja kannatan itse kyllä nykyistä järjestelmää mutta tunnustettava on että tälle vuoropuhelulle eri uskontojen välillä tulisi myös koulussa luoda enemmän puitteita ja mahdollisuuksia jotta sitten tämä tämä suomalainen tapa ja sivistyksen kautta syntynyt yhteiskuntarauha olisi täällä kaikin tavoin yhä edelleenkin toteutumassa

arvoisa puhemies edustaja kontulan lakialoite on kyllä todellakin hyvä avaus keskustelulle uskonnonopetuksen merkityksestä suunnasta ja myöskin opetuksen järjestelyistä nimittäin voimassa olevan lain määräys kolmesta oppilaasta ja huoltajan pyynnöstä järjestää muun on joskus hyvin haasteellinen erityisesti opetuksen järjestäjille joilla on paljon pieniä kouluja jotka ovat hyvin etäällä toisistaan opettajan löytäminen on usein se iso haaste kelpoisuuden omaavaa muuta kuin valtauskonnon opettajaa ei ole helppo löytää pienillä tuntimäärillä monen eri uskonnon tuntien järjestäminen ei ole siis vain isojen kaupunkien opetuksen järjestäjien kontolla vaan myös pienissä kunnissa saattaa olla eri uskontoja elämänkatsomustiedon lisäksi yhden oppilaan ryhmän opettaminen ei ole tarkoituksenmukaista ei oppilaan eikä opetuksen tavoitteen kannalta ja olisi syytä pohtia tässä samassa yhteydessä pitäisikö muuttaa lakia uskonnonopettamisen kohdalla siten että lähtökohtana olisikin oppilaaksiottoalue eikä opetuksen järjestäjä tai vaihtoehtoisesti sitten pohtia nostaisimmeko oppilasmäärän kolmen oppilaan sijasta huomattavasti korkeammalle tähän lakialoitteeseen palatakseni kieltämättä on mielessäni useitakin sellaisia tilanteita joissa huoltajien on ollut hyvin vaikea ymmärtää lain lain tarkoitusta siinä tilanteessa kun he esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon jäseninä olisivat halunneet lapsensa elämänkatsomustiedon opetukseen mutta se ei ole ollut mahdollista kun taas kirkkoon kuulumaton on voinut tulla uskonnonopetukseen vaikka koulussa on tarjolla elämänkatsomustiedon opetusta toisella mahdollisuus valita toisella ei toivon että keskustelu tästä asiasta jatkuu
arvoisa puhemies kun mietitään sitä että minkä tähden kirkkoon kuuluvan lapsen tulee osallistua uskonnonopetukseen niin sieltä taustalta löytyy ykn sopimus jossa taataan se että vanhemmat saavat antaa lapsellensa oman uskonsa mukaisen opetuksen elikkä heillä on oikeus

jota he itse itse edustavat joka on heidän oma vakaumuksensa ja tältä pohjalta tämä suomalainen kouluopetus uskonnonopetuksessa lähtee muotoutumaan jos vanhemmat eroavat kirkosta niin lapsihan ei automaattisesti silloin eroa kirkosta vaan alle kaksitoista vuotiaasta lapsesta on tehtävä erillinen eroilmoitus sitten taas kaksitoista viiva neljätoista vuotiaan kohdalla myös lapsen omaa näkemystä asiasta kysytään ja viisitoista viiva seitsemäntoista vuotiaan kohdalla tilanne on se että

ja ja siitä tämä asetelma lähtee se on totta että tänä päivänä me tässä yhteiskunnassa tarvitsemme pikemminkin enemmän tätä uskontojen lukutaitoa ja monesti olen ajatellut että se on vähän samalla tavalla kuin kielten opiskelussa että kun oppii oman äidinkielen ja sen rakenteet niin sitten on helpompi oppia vieraita kieliä ja oman uskonnon opetushan lähtee meillä suomessa koululaitoksessa juuri siitä että että omalle ikäkaudelle sopivalla tavalla ne oman uskonnon perusteet tulevat tutuiksi jolloinka on helppo sitten myöskin oppia muita maailman uskontoja siinä mielessä pidän tätä suomalaista järjestelmää hyvänä enkä toivo että siitä ollaan luopumassa

arvoisa puhemies aivan alkuun toteaisin edustaja mäkipäälle että tässä aloitteessahan ei nyt käsitellä jouluenkeleitä tai suvivirttä

eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan tai kuuluvat niin pieneen uskontokuntaan että että heidän kohdallaan tehdään erityisjärjestelyitä

ja minä en näe että tällainen ajatus on kristillisen tradition vastaista vaan pikemminkin hyvin linjassa kristinuskon keskeisten opettajien keskeisten ajatusten kanssa ihan sieltä ensimmäisestä vapaasta valinnasta ja sen seurauksien kantamisesta lähtien edustaja essayah toi esiin sopimuksen ja vanhempien oikeuden opettaa omaa uskontoaan lapsilleen tämähän on vähän eri asia kuin se onko vanhempien pakko laittaa lapsensa oman uskontokuntansa päälinjaa noudattavaan noudattavaan opetukseen koulussa ne ovat kaksi eri asiaa ja missään yk sopimuksissa ei ensinnäkään edellytetä että uskontoa tulisi opettaa kouluissa ja vielä vähemmän siellä edellytetään että vanhempien tahdon vastaisesti lapselle tulisi opettaa jotakin tiettyä uskontoa pelkästään sen takia että lapsi ja vanhemmat sattuvat kuulumaan tiettyyn uskonnolliseen kategoriaan

ja jotka siitä huolimatta että saattavat uskoa hyvinkin samalla tavoin kuin meidän meidän luterilaisen kirkon päälinja kokevat tästä syystä ongelmalliseksi laittaa lapsensa valtiovallan tarjoamaan uskonnonopetukseen toisaalta tiedän sellaisia perheitä joissa kylläkin kuulutaan kirkkoon mutta se että lapsi saa mahdollisimman laadukasta opetusta nähdään tärkeämpänä asiana kuin se että koulu koulu tarjoaa nimenomaan oman uskonnon opetusta ja ja priorisoidaan elämänkatsomustiedon ryhmät sen takia että ne ovat yleensä kooltaan pienempiä ja niissä on mahdollisuus sellaiseen vertaiskeskusteluun jota meidän isot kouluryhmät eivät juurikaan perusopetuspuolella varsinkaan tarjoa ja ja sitä kautta opettaa sellaisia keskustelutaitoja joita esimerkiksi kansanedustajan työssä sitten myöhemmin kovasti tarvitaan edustaja parviaiselle toteaisin että itse epäilen että pelkästään jo taloudelliset paineet tulevat johtamaan siihen että me siirrymme jossain vaiheessa yhteiseen katsomusaineeseen minä en pidä sitä huonona kehityksenä erillinen oman on vähän samantyyppinen ajatus kuin jos meillä yhteiskuntaoppia opetettaisiin niin että kun lapset tulevat kouluun niin kysyttäisiin että ovatko vanhemmat nyt kokoomuksen vaiko vasemmistoliiton jäseniä ja ja sitten lapset jaettaisiin ryhmiin tällä perusteella ja vasemmistoliittolaisille opetettaisiin sitten marxin pohjalta sitä suomalaisen yhteiskunnan tuntemusta ja niille kokoomuslaisille

oman uskonnon opetussuunnitelmien että myös elämänkatsomustiedon piirissä on parannettu ja uskon että tämä uskonnonlukutaito ehkä kehittyisi parhaiten silloin jos meille syntyisi ryhmiä joissa eri uskontotaustoista tulevat lapset ja nuoret keskustelisivat keskenään ja pääsisivät tutustumaan

arvoisa herra puhemies vielä yhden näkökulman nostaisin tässä ja sehän on on se että lapsihan ei kouluun tullessaan pohdi mitä uskontoa hän mahdollisesti edustaa tai kannattaa hän pikemminkin ehkä pohtii mihin hän uskoo ja se on minusta tässä keskustelussa hyvin merkittävä osa niin kuin edustaja essayah hyvin nosti esiin että että on haluttu taata vanhempien oikeus päättää minkälaisessa uskonnonopetuksessa heidän lapsensa on viime vuosikymmenten aikana suomeen on syntynyt erilaisia maailmankatsomuksellisia kouluja ja näistä voimakkaimmin kasvaneita ovat kristilliset koulut joita on tällä hetkellä jo viisitoista ja uusia on syntymässä näiden koulujen syntymisen taustalla on se että tämä maallistumiskehitys on niin nopeaa ja tämä tarve ikään kuin luopua siitä että että nuoret uskoisivat johonkin on siellä taustalla sen heikentäminen ja siksi näitä maailmankatsomuksellisia kouluja syntyy pidän tätäkin tärkeänä että suomi on vapaa maa ja niille on myös myös tilaa syntyä
arvoisa puhemies vielä haluan varmistaa että edustaja kontulalle ei jäänyt väärää käsitystä en todellakaan ole ymmärtänyt ykn sopimuksia niin että ne velvoittaisivat suomen järjestämään uskonnonopetusta vaan nimenomaan niissä annetaan se oikeus vanhemmille opettaa oman uskontonsa mukaista vakaumusta myöskin lapsille ja sitten taas meillä suomessa puolestaan kun meillä sitten opetussuunnitelmissa lähdetään siitä että meillä on tarjolla uskonnonopetusta on lähdetty siitä että jos kerran ihmiset uskonnonvapauden vallitessa tässä maassa kuuluvat johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan niin on tietysti se lähtökohtaolettamus että sen uskontokunnan mukaista opetusta sitten niille lapsille halutaan antaa ja ehkä suomessa tämä voisiko sanoa meidän kansankirkon luonne jollakin tavalla sitten hämärtää teidänkin puheenvuorossanne tuli esille totesitte että on paljon ihmisiä jotka sanovat että kuulun kirkkoon mutten usko niin kuin kirkko opettaa tai jotain vastaavaa tietenkin tämäntyyppisissä kysymyksissä sitten pitää miettiä onko jäsenyys siinä yhdyskunnassa se paras mahdollinen tapa toteuttaa omaa omaa vakaumusta jos sitten se oma vakaumus on paljonkin ristiriidassa sen uskonnollisen yhdyskunnan oppien kanssa tietenkin sitten kun puhutaan tästä yleisestä etiikan opetuksesta jota jotkut pitävät tavoitteena uskontohan on paljon muutakin kuin vain pelkkää etiikkaa esimerkiksi valtauskonnoissa siihen yleensä liittyy käsitys käsitys esimerkiksi synnistä käsitys kuolemasta käsitys armosta pelastuksesta hyvin erilaisia tämäntyyppisiä voisiko sanoa uskonnollista lukutaitoa tarvitsevia käsitteitä miten eri uskonnot näitä asioita tuovat esille ja opettavat on on minun mielestäni äärimmäisen tärkeää että lapsi oppii siinä omassa tutussa uskonnollisessa kontekstissa niitten käsitteitten sisällön hänen on sitten helpompi esimerkiksi vieraita uskontoja opetella joita meillä suomessa kouluopetuksessa erinomaisen hyvin tuodaan esille kun käydään
jos edustaja haluaa jatkaa pyydän siirtymään puhujapönttöön

ei tarvitse katsoa kuin viimeistä kirkko ja kaupunki lehteä nähdäkseen että jopa kristillisen luterilaisuuden mainstreamin sisällä on paljon hyvin toisistaan poikkeavia käsityksiä aivan uskon peruskysymyksistä uskonto on aina sosiaalista ja sen takia minä ymmärrän että ihmisillä voi olla vankka halu kuulua kirkkoon ja olla uskonnollisen yhteisönsä jäseniä siitä huolimatta että he jossakin teologisessa kysymyksessä taikka taikka jossakin perustavassa kohtaa ovat sen mainstreamin kanssa eri mieltä ja haluavat lapselleen erilaista opetusta tähänhän nämä kristilliset koulutkin perustuvat

jonka heidän lapsensa saavat nyt se toteutuu monen vanhemman kohdalla ainoastaan sillä ehdolla että hän eroaa itse kirkosta eli astuu ulos siitä kotiseurakunnastaan koti uskonnollisesta yhteisöstään joka saattaa olla hänelle hyvinkin arvokas arvokas hengellinen hengellinen viitekehys ja se on minusta aika kova hinta varsinkin kun kaikki lapset kaikki perheet kaikki vanhemmat eivät joudu samanlaista hintaa maksamaan